Arvoisa puhemies, tällä päätöslauselmalla me peräänkuulutamme universaalia periaatetta, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat syntyneet vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Kenenkään ei tulisi joutua elämään pelossa oman seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi.

Ne polkevat ihmisoikeuksia ja loukkaavat ihmisarvoa. Ne rikkovat myös Cotonoun sopimusta, jolla unioni tarjoaa puitteet yhteistyösuhteille Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden talouden, yhteiskunnan ja kulttuurin kehittämiseksi.

Myös yksittäisten valtioiden, kuten Ruotsin, Tanskan ja Hollannin, esimerkki kehitysapumäärärahojen uudelleenohjaamisesta pois Ugandan ja Nigerian viranomaisilta suoraan kansalaisjärjestöille on tervetullut innovaatio. Koko yhteiskuntaa ei saa rangaista keskeyttämällä kaikki tuki, tuen uudelleenohjaus riittää. On tärkeää, että EU on laatinut suuntaviivat sekä työkalupakin HLBTI henkilöiden kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojaamiseksi.

Ugandan ja Nigerian viranomaisia tulee kannustaa poistamaan homoseksuaalisuus rikoslaista.